Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, paljon kiitoksia esittelijä rouva Liotardille erinomaisesta työstä ja hyvästä mietinnöstä. Erityisen iloinen olen siitä, että valiokunta otti vakavasti nanomateriaalien riskit ja haluaa kieltää kloonattujen eläinten lihan käytön elintarvikkeena. Tuottaahan kloonaus eläimille suurta tuskaa. Pidän tärkeänä myös tarkistusta 60, joka tarkoittaa, että geenimuunnellulla rehulla ruokittujen eläinten tuotteet, siis maito, munat ja liha, pitää merkitä, ja toivon sille koko parlamentin tukea. Eurooppalaiset kuluttajathan kaihtavat geenimuunneltua ruokaa, ja merkintäpakon alaista kasviperäistä geenimuunneltua ruokaa ei kaupoista juurikaan löydy.

Euroopan rehusta suuri osa tuodaan muualta maailmasta ja hyvin paljolti Brasiliasta ja Argentiinasta, joissa geenimuunnellun rehun osuus on suuri. On aika ulottaa avoimuusperiaate myös rehuun ja geenimuuntelumerkintä myös eläintuotteisiin. Oman maani pääministeri tuki tätä näkemystä kaksi vuotta sitten, ja toivon, että oma maani tukee sitä myös ministerineuvostossa.